Arvoisa puhemies, tämä merkittävä lainuudistus jäi valitettavasti syksyllä 2008 ilmasto ja energiapaketin varjoon. Sääli, sillä kyseessä on valtavan tärkeä direktiivi niin ilman laadun kuin EUn teollisuuden kannalta. Tein tuolloin kaikkeni, jotta tuo merkitys ei olisi kielteinen eli kallis ilman mainittavia ympäristöhyötyjä. Harmi, ettei teollisuusvaliokunnan kantaa kysytty, vaikka direktiivi ilmiselvästi kuuluu myös sen toimialaan. Vaikka saavutimmekin kohtuullisen kompromissin, yritykset joutuvat investoimaan puhdistusteknologiaan, joka ei välttämättä ole käytettävissä.

Hyvä silti, että kompromissi ottaa huomioon vanhojen vähän käyvien laitosten tarpeet joustolle. Ennenaikainen laitosten sulkeminen olisi kustannus, jota siitä saatava ympäristöhyöty ei kata. On myös hyvä, etteivät vihreiden ajamat hiilidioksidipäästörajat menneet läpi, sillä päällekkäistä ohjausta päästökaupan kanssa on jo nyt liikaa.